Jos reilun siirtymän rahaston koko asettuu arvioituun sataan miljardiin, se ilmeisimmin kanavoidaan Itä-Eurooppaan.

Ilmastoesimerkilliset Suomen kaltaiset maat, joutuvat oman teollisuutensa kilpailukyvyn menettämisen uhalla vähentämään päästöjään radikaalisti lisää. Suomi, joka omalla kustannuksellaan on tehnyt ja tekee päästövähennyksiä, maksaa nyt muidenkin päästövähennyksiä. Suomella on pitkät etäisyydet, kylmä talvi ja pienet sisämarkkinat, joten haasteita riittää ihan ilman EUn tuomaan lisätaakkaa. Vihreän diilin avulla vedätetään kansallisvaltiot harjoittamaan suunnitelmataloutta.